Kuten kuulimme edellisessä puheenvuorossa, turvapaikkahakemukset oli käsitelty asianmukaisesti ja yhteispalautus on voitu tehdä, mikäli jokaisen kohdalla on tutkittu nämä edellytykset erikseen. Se, mikä tätä salia ja minua huolestuttaa on se, että Afganistanin turvallisuustilanne on sellainen, ettemme tiedä, voidaanko sinne palauttaa ketään henkilöä. Muun muassa Suomessa tämä tilanne on ratkaistu sillä tavalla, että vaikka henkilökohtaiset pakolaisuuden määritelmät eivät olisi täyttyneet, eli turvapaikkaoikeutta ei myönnetä, niin on annettu väliaikainen oleskelulupa, koska sotaa käyvään maahan

Turvallisuustilanne Afganistanissa on liian vaarallinen, jotta sinne voitaisiin palauttaa tällä hetkellä ketään, mutta sen jälkeen, kun tilanne on rauhoittunut, nämä henkilöt palautetaan.